päiväjärjestyksen kolmantena asiana on pohjoismaiden neuvoston suomen valtuuskunnan vaali totean että vaali on yksimielinen ja että eduskunta valitsee valtuuskunnan jäseniksi ja varajäseniksi seuraavat edustajat

lähetekeskustelua varten esitellään päiväjärjestyksen neljäs asia puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään sivistysvaliokuntaan

arvoisa puhemies

ajankohtaisesti voisi sanoa että kiusaaminen on aihe joka on ollut vuosikaudet kestävä teema toisaalta voi kysyä voimmeko me jatkossakin aina pitää huolta siitä että me puhumme kiusaamisesta emmekä unohda sitä millä me huolehdimme kiusaamisen nollatoleranssista olemme tehneet edustajien kanssa lakialoitteen jossa tavoitteena on saada nollatoleranssi koulukiusaamiselle on tapahtunut myöskin suuria muutoksia meidän lastemme ja nuortemme ympäristössä muun muassa sosiaalinen media on tuonut aivan uudenlaisen alustan kiusaamistilanteille tällä hetkellä on tilanne että meillä tapahtuu entistä enemmän kiusaamista verkossa lainsäädäntöön tulisi tämän vuoksi lisätä opetushenkilöstölle toimivalta puuttua myös uusilla tavoilla tapahtuvaan kiusaamiseen esimerkiksi koulun henkilökunnalle on voinut tulla tietoa internetissä tai eri sähköisissä viestintäpalveluissa tapahtuvasta kiusaamista mutta tällä hetkellä heillä ei ole ole minkäänlaisia keinoja puuttua asiaan

kiusaamistilanteita saattaa tapahtua yhä useammin meillä on tilanne jossa koulun henkilökunta ei voi nykyisin puuttua kiusaamistilanteisiin koulumatkalla tämä on selkeä puute lainsäädännössä joka tulee korjata mahdollisimman nopeasti opettajalla tai rehtorilla tulee olla oikeus puuttua koulumatkoilla tapahtuvaan kiusaamiseen koulumatkalla tapahtuva kiusaaminen on entistä tärkeämpi asia koska lapsetkin tietävät milloin aikuinen voi puuttua ja milloin aikuinen

laasoselle siitä että opetus ja kulttuuriministeriössä on asetettu työryhmä selvittämään keinoja ehkäistä ja puuttua kiusaamiseen ja myös edistää työrauhaa työryhmän toimeksianto yltää ihan varhaiskasvatuksesta esi ja perusopetukseen ja toisen asteen koulutukseen toivottavasti tämän työn yhteydessä liitetään antamamme ehdotukset perusopetuslakiin osaksi työryhmän muistiota ja saamme vihdoin viimein nämä epäkohdat korjattua

arvoisa puhemies aihe on aivan varmasti sellainen jonka me kaikki koemme tärkeäksi ja

epäkohtaa joihin joihin meidän mielestämme laki pystyisi tarjoamaan parempia välineitä kouluille myös opettajilla itsellään on monesti esiin tuotu toivomus että he pystyisivät tekemään enemmän silloin kun kiusaamistapauksia tulee tietoon ja on myös tärkeää että annamme viestin että koulukiusaamista ei missään yhteydessä suvaita eikä hyväksytä ja aina jos tietoon tulee kiusaamistapauksia

siirtyneet sinne internetiin tämän vuoksi esitämme että lainsäädäntöön lisättäisiin opetushenkilöstölle toimivalta puuttua kiusaamiseen myös silloin kun se tapahtuu näillä uusilla tavoilla esimerkiksi netissä tai tai sähköisissä palveluissa

puuttua tervehdimme tietysti kaikki sitä ilolla ollessani opetusministeri toteutin ulkopuolelta hallitusohjelman tällaisen laajahkon työrauhapaketin jonka yhteydessä kyllä arvioitiin myöskin tätä koulumatkojen aikana tapahtuvaa kiusaamista ja silloin kyllä päädyttiin siihen ihan asiantuntijakuulemisenkin pohjalta että sitä on vaikea lain tasolle nostaa se kiusaaminen on siihen koulun välittömään ympäristöön ja voidaan ajatella että siellä opettajalla ja rehtorilla on myöskin käytännössä mahdollisuus sitten siihen kiusaamiseen puuttua tai sitä arvioida en pidä sinällään huonona että tätä asiaa arvioidaan uudestaankin mutta kysymys on

valvonnan ja vastuun suhteesta mitä se käytännössä sitten tarkoittaa jos se valvonta ja vastuu ulotetaan rehtorille ja opettajille joilla ei tietysti käytännössä ole mitään mahdollisuutta puuttua

sosiaaliseen mediaan internetissä kiusaamiseen kajota mutta se on tietysti asia joka myöskin

kansanedustajat näistä nyt viestittävät sitten opetusministeri grahn laasoselle

edustaja gustafsson hyvää pohdintaa ja tässä olisi hyvä korostaa sitä että tässä ei luoda velvoitteita vaan oikeuksia puuttua tänä päivänä ongelma on juuri siinä ettei ole minkäänlaista oikeutta puuttua niihin tilanteisiin ja ja kiusaamisen estäminenhän on meidän kaikkien asia se on meidän voi sanoa lasten ympärillä olevien läheisten voi sanoa ystävien se on meidän vanhempien asia on koulun ja kodin välisen yhteistyön tämmöinen oikeastaan kulmakivikin se millä tavalla pystytään yhdistämään voi sanoa kiusatun vanhemmat ja kiusaajan vanhemmat siinä tarvitaan joku koordinaatiopiste meillä on oppilashuolto kouluissa ja siltä osin voi sanoa että kouluissa on ihan hyvä paikkakin tehdä mutta tavoitteena tässä lakialoitteessa ei ole lisätä kenenkään velvoitteita vaan lisätä oikeutta puuttua

arvoisa rouva puhemies itsekin olen samaa mieltä kuin edellinen puhuja että ei meidän mielestämme kovin suuria ongelmia pitäisi siihen olla että tämä asia nostetaan lain tasolle niin kuin tässä aloitteessa esitetään sinänsä arvostan edustaja gustafssonin näkemyksiä mutta kun kyseessä on oikeus niin sitä ei saa mennä sotkemaan minkäännäköiseen vastuuseen eli siihen jos opettajat eivät olisi puuttuneet ja he joutuisivat vastuuseen eikä sitä oikeutta pidä sotkea velvollisuuksiin ja sen takia me olemme erittäin tarkasti rajanneet ja tunnistaneet juuri tämän asian minkä edustaja gustafsson nosti esille toinen asia mikä meidän täytyy tunnistaa on se että kyllähän tämä kielenkäyttö internetissä ja ja sosiaalisessa mediassa on aika rankkaa ja aggressiivista johon muun muassa arvoisa rouva puhemies puuttui finlandia talon avauksessa sen takia meillä on nettipoliisille lisätty tähän puututaan minun käsitykseni mukaan se jos toiselle päin naamaa latelee kirouksia ja hävyttömyyksiä on aivan sama kuin jos se tehdään internetissä ja siihen pitää puuttua olipa kyseessä sitten opiskelija nuori tai aikuinen että hyvien tapojen pitää olla joka puolella käytössä tästä näkökulmasta minä toivon että tämä lakialoite sitten johtaa oikeasti siihen että tämä nyt vihdoin viimein

arvoisa puhemies tässä on taas hyvä esimerkki asiasta joka osoittaa että aika monessa asiassa ei ole hallitusta ja oppositiota vaan asiat ovat yhteisiä tämä on taas yksi sellainen uskon

yhteistä tahtoa tästä salista löytyy tämän asian hoitamiseen tämäntyyppisten asioitten hoitamiseen itse vielä vähän varon ottamasta juuri tähän aloitteeseen kantaa kantaa siihen onko tämä oikea tapa hoitaa kiusaamista muutaman kerran kun valiokunnassa on asioita käsitelty oikein perinpohjaisesti niin on vasta siinä yhteydessä huomattu toimiiko asia varmasti ja onko kaikilta osin aukoton joka tapauksessa pidän erittäin hyvänä avauksena erittäin tervetulleena positiivisella kannalla noin lähtökohtaisesti ilman muuta kaikille tätä koskeville avauksille olemme meillä alkaa myös valiokunnassa nyt jo tänä keväänä itse asiassa välittömästi

rouva puhemies tämä nyt tehty lakialoite on jatkumoa perussuomalaisten kansanedustajan tiina elovaaran tekemälle lakialoitteelle missä hän myös esittää erilaisia mahdollisuuksia kunnille puuttua koulukiusaamiseen toivoisinkin nyt että myös tämä tiina elovaaran tekemä aloite otettaisiin käsittelyyn siellä valiokunnassa siinä on yli sata allekirjoitusta ja sen sanoma on hyvin hyvin tärkeä ja merkityksellinen koulukiusaamisella työpaikkakiusaamisella kaikenlaisella kiusaamisella me vanhemmathan yritämme opettaa lapsillemme että ei saa kiusata mutta kuitenkin myös me vanhemmat omilla työpaikoillamme teemme kiusaamista on kauaskantoisia merkityksiä se aiheuttaa mielenterveysongelmia koko loppuelämäksi ja ja vaikeuksia löytää omaa paikkaa yhteiskunnasta ja siinä meidän täytyy tehdä töitä nuorilla esimerkiksi viiltely on asia mistä ei niinkään puhuta mutta tutkimusten mukaan se on lisääntynyt valtavasti ja yhtenä syynä siinä on myös se eriarvoistumisen tunteminen ja ehkäpä myös yksinäisyys pitää myös löytää niitä keinoja millä tavalla me saamme nuoret kertomaan näistä kiusaamistavoista että koppia otetaan jo mahdollisimman varhain niiltä kenelle ne nuoret puhuvat olen omilta lapsiltani kysynyt kenelle jos on jotain huolia se ei ole suinkaan opettaja eikä terveydenhoitaja vaan se on toinen kaveri elikkä näitä tällaisia keskusteluväyliä on sitten avattava mistä paljastuvat ne tapaukset netissä on helppoa toimia anonyyminä ja se maailma on äärettömän julma sanan säilä on terävä ja sitä kun käyttää taidokkaasti niin sillä aiheuttaa loppuelämän haavat

meidän perussuomalaisten kansanedustajan tiina elovaaran tekemän tekemän lakialoitteen liittyen koulukiusaamiseen edustaja elovaaran elovaaran lakialoitteen joka tosiaankin sai yli sadan kansanedustajan allekirjoitukset tarkoitus on antaa parempi mahdollisuus puuttua tilanteeseen ja katkaista kiusaaminen edustaja elovaaran lakialoitehan sisällöllisesti esittää lisäystä perusopetuslain pykälään lisäys antaisi kunnille mahdollisuuden puuttua paremmin ja oikeudenmukaisemmin vakaviin kiusaamistapauksiin
arvoisa puhemies sylvään koulun rehtori andersson sai huomautuksen siitä että hän puuttui koulumatkalla tapahtuvaan kiusaamiseen häneltä seuraava suora sitaatti koulun kasvatuskenttää säätävät lailla ne jotka eivät tiedä kouluelämästä mitään tämän hallituksen tulee nyt vastata kouluelämän hätähuutoon koska kiusaaminen on niin vakava asia koulun pitää myös elää ajassa ja tämä nettikiusaaminen on melkein oikeastaan enemmän haavoittavaa kuin kasvotusten kiusaaminen koska se jää sinne nettiin ikuisesti ja se pystytään jakamaan ympäri suomen se yleisö sille on suurempi tämä on erittäin hyvä aloite kannatan sitä että koulumatkalla tapahtuvaan kiusaamiseen puututaan kannatan sitä että nettikiusaamiseen puututaan mutta tähän ei missään nimessä pidä vielä tyytyä kun me nyt keväällä palaamme niin meidän pitää ottaa paljon lisää työkaluja käyttöön kuten se että rehtori voisi antaa jälki istuntoa ja ja sitten tämä

jos emme näihin asioihin puutu ja tarpeeksi tee tässä työtä niin silloin valta on kiusaajalla aikuisen pitää olla se joka luo ne pelisäännöt ja meidän tulee huolehtia siitä että aikuisilla rehtoreilla on siihen tarvittavat työkalut

maahanmuuttajataustaisten lasten kasvava määrä kouluissa voi lisätä omalta osaltaan paljonkin näitä häiriöitä kuitenkaan nämä häiriöoppilaat niin kantaväestöön kuuluvat kuin maahanmuuttajataustaiset eivät ole pahoja he ovat vain lapsia jotka tarvitsevat rajat jos niitä rajoja ei koulussa anneta niin minä kyllä kysyn mihin suomalainen yhteiskunta on menossa esimerkiksi puhelimet tulee vaan ottaa pois lapsilta tunneilla ja niin edelleen opettajien oikeudet järjestyksen järjestyksen ylläpitoon tulee siis turvata muutenhan tässä kasvaa varsinainen pullamössösukupolven jälkeinen vielä pullamössömpi sukupolvi ei opettaja voi elää siellä työmaailmassaan minkään sellaisen pelon varassa että jos hän lasta olkapäälle koskee ja pyytää poistumaan luokasta niin sitten hän on seuraavaksi jossain käräjillä eli kyllä minä ainakin peräänkuulutan ihan sellaista maalaisjärkeä tämäkin aloite joka on hyvä on aivan turha jos ei jos ei siellä oikeasti mitään mitään keinoja ole niiden lasten myös sitten kuriin saattamiseksi

arvoisa rouva puhemies kiitän edustaja lauslahtea tästä tärkeästä aloitteesta koulukiusaaminen on vakava ilmiö valitettavasti edelleen ja esimerkiksi helsingissä kun on tehty etsivää nuorisotyötä ja sitten on tavoitettu niitä niitä

koulukiusatuksi tuleminen että se voi olla hyvin hyvin traumatisoivaa ja vaikka siitä olisi jo vuosia niin se tosiaan saattaa estää yhteiskunnassa toimimisen ja menestymisen niin kuin edustaja juvonen hyvin toi esille ja siinä mielessä kyllä hyvin lämpimästi kannatan sitä että selvitetään tämän edustaja lauslahden aloitteen esittämät toimet samoin nettikiusaaminen ja esimerkiksi kännyköillä kiusaaminen ovat uusia ilmiöitä jotka ovat tulleet tulleet meille teknologisen kehityksen myötä täytyy tietenkin tutkia

opettajilla ja ja oppilashuollon henkilöstöllä sitten riittävästi välineitä puuttua kiusaamiseen mutta tästä edustaja tavion äskeisestä puheenvuorosta hän totesi että häiriköt on saatava kuriin ja niin edelleen mutta on toisaalta ihan muistettava että kaikkein tärkeintä on taata se että meillä on riittävän pienet opetusryhmät kouluissa että opettajilla on on voimavaroja havaita se kiusaaminen tai syrjiminen mitä oppitunneillakin voi tapahtua jos meillä on liian isot opetusryhmät niin opettajan aika ei ei yksinkertaisesti riitä se on kaikkein tärkeintä samoin kuin se että että tässä käynnissä olevassa sote uudistuksessa huolehditaan siitä että oppilashuollon

tarve on kaikkein suurin

puhemies edustaja outi alanko kahiluoto nosti hyviä teemoja esille tuossa joku aika sitten kuuntelin yöradiota sinne soitti tällainen ikääntynyt ihminen ja haluan nostaa tässä vielä vielä kerran sen teeman esille miten kauaskantoisia loppuelämän aiheuttavia haavoja kiusaaminen jättää kiusaamisesta on ehkä liian rajua sanoa että se on rikos ihmisyyttä vastaan mutta se on kova isku ihmisyyttä vastaan kun vielä ikäihmisenäkin niin kuin hänkin oli hänen ensimmäisenä teemanaan oli se että koska minua on kiusattu niin koko elämä on elämä on mennyt huonosti ja on tullut paljon epäonnistumisia eikä ole ollut sitä itseluottamusta lähteä rakentamaan omaa elämää ja on tullut päihteiden väärinkäyttöä ja on ajautunut tavallaan myös sellaisiin suhteisiin missä on joutunut kokemaan jopa väkivaltaa elikkä ne kiusaamistapaukset ovat äärettömän haavoittavia kyllä meidän täytyy täällä nyt kasata kaikki voimamme ja ottaa sitten kaikki nämä aloitteet yhteen tiina elovaaran sanna lauslahden ketkä kaikki niitä ovat tehneetkin vuosien aikana ja tehdä asioille jotakin

juuri näin tässä on syytä tämä on hieno muuten sinänsä aiheena koska meillä on sata vuotisteemana tämä tillsammans tehdään yhdessä ja tässä on hyvä esimerkki siitä kuinka hallitus oppositiorajojen ylitse meitä kaikkia yhdistää kiusaaminen ja kuten tässä aikaisemmissa puheenvuoroissa kun kiusaaminen menee riittävän pitkälle niin että voidaan sanoa että kukaan ei ole puuttunut tai ei ole halunnut tai voinut tai ei ole tietänyt tilanteesta niin näissä äärimmilleen vieneissä kiusaamistilanteissa se kiusaaminen seuraa sinne ihan aikuisikään asti ja se tulee painajaisissa ja ja se tulee sitten myöskin mielenterveysongelmina ulos että siltä osin tässä puhutaan jäljistä jotka näkyvät siellä meidän

outi alanko kahiluoto nosti aivan asianmukaisesti sen että meillä täytyy olla riittävät resurssit ja niiden resurssien pitää olla lähellä niitä lapsia ja ja nuoria niitä ei voi viedä kauas ja siltä osin on hyvä että nyt on tehty linjaus että kouluissa säilyvät meidän oppilashuoltomme resurssit eikä niitä viedä kauas maakuntiin asti

puhemies hyviä puheenvuoroja nyt vain pitää myös nähdä se että opettajakoulutuksessa pitää antaa parempia eväitä varhaiseen puuttumiseen eli tämän polun pitää lähteä kyllä opettajakoulutuksen uudistamisesta tärkeää on se herkkä havainnointi näissä kiusaamistapauksissa kun tästä tulee semmoista voisiko sanoa että kiusaaminen on päässyt pitkälle niin se tarkoittaa myös että opettajan fyysinen koskemattomuus tulee uhatuksi eli pitää nähdä myös se että että jos halutaan sanoa että täytyy saada kuriin silloin ollaan tavallaan jo aika pitkällä koulun oma ja opettajien oma auktoriteetti on murennettu ja nämä tilanteet kärjistyvät mitä pidemmälle kiusaamistapaukset ovat päässeet sitä varmempaa on että siinä oppimisympäristössä on jo paljon häiriöitä eli tärkeää on tämä varhainen puuttuminen ja en minä ainakaan sulje pois ollenkaan tätä mahdollisuutta että tätä myös sinne koulualueen ulkopuolelle viedään mutta se aina uhkaa kyllä sitten sen opettajan omaakin koskemattomuutta
minäkin haluan kiittää edustaja lauslahtea tästä aloitteesta ja kollegoja näistä rohkaisevista puheenvuoroista ainakaan poliittisesta tahdosta tämä ei näyttäisi olevan kiinni tämän ongelman ratkaiseminen täällä on puhuttu paljon nettikiusaamisesta ja se on tuonut koulukiusaamiseen aivan uuden ulottuvuuden sillä tavalla että nettikiusaamista ei pääse pakoon mihinkään ennen edes kotona oli turvassa ja rauhassa tai esimerkiksi jos kiusaaja oli joka päivä viisitoista minuuttia jälki istunnossa niin pääsi pakoon niin kuin omalla kohdallani kävi mutta mutta kun netissä on se lapsen sosiaalinen elämä nykyään pääsääntöisesti niin jos pistät ne koneet kiinni kotona saadaksesi olla rauhassa niin olet täysin yksin olet täysin sen yhteisön ulkopuolella onneksi suomessa tilanne ei ole niin paha kuin esimerkiksi puolassa suomessa ei ole nähty samanlaista nettikiusattujen lasten itsemurha aaltoa kuin puolassa joku vuosi sitten mutta mitään sellaista ei ole mikä meillä estäisi sen jos tämä nettikiusaaminen pahenee elikkä suojaisi suomen lapsia siltä me saamme tämän ilmiön kuriin nämä kouluelämän kokemukset kantavat läpi koko elämän ja voivat tosiaan päättää sen lyhyeen kun amerikkalaisia kouluampujia on on tutkittu niin eniten heitä yhdistävä tekijä on ollut se että he ovat olleet koulukiusattuja ja se viha mikä heihin on siitä patoutunut on purkautunut sitten väkivaltana ampumisena siellä koulussa joka tapauksessa minä olen toiveikas koska enää poliittiset päättäjät eivät vähättele koulukiusaamista siitä ei ole kuin viisitoista vuotta kun esimerkiksi espoon valtuustossa kun keskusteltiin koulukiusaamisesta moni valtuutettu vähätteli sitä ja sanoi että ei espoon kouluissa kiusata ja että kyllä sitä voi opettajan vieressä seisoa välitunnilla jos pelottaa

arvoisa puhemies paljon keskustellaan talouden kestävyysvajeesta jotenkin minusta se jättää kylmäksi sen tosiasiassa yksi suurimpia kestävyysvajeita suomessa on se mitä me teemme toisillemme yksi toisillemme tekemisen laji on se mitä me sallimme tehtäväksi suomalaisissa peruskouluissa noin seitsemää prosenttia suomen peruskoululaisista kiusataan joka päivä ja siinä suhteessa en allekirjoita sitä että suomessa ajateltaisiin että tähän kiusaamiseen aktiivisesti puututaan jos kiusaamiseen puututtaisiin aktiivisesti meillä olisi sellainen tilanne että meillä olisi aidosti täydellinen nollatoleranssi sille kiusataanko suomalaisia lapsia koulussa ja nämä sanat toivottavasti jokaisen teidän mieleen viime hallituskaudella sain kaksi vuotta palvella tässä tärkeässä opetusministeritehtävässä ja sen kauden aluksi ajattelin että otan tämän kiusaamisen sellaiseksi teemaksi että me me teemme suomessa nyt täydellisen nollatoleranssiohjelman mutta tiedättekö edes sellaisessa tehtävässä se ei vaan tapahtunut sormea napsauttamalla koska meillä on tämä kiusaaminen jäänyt rakenteisiin tämän yhteiskunnan rakenteissa on paljon välinpitämättömyyttä siitä että me laitamme pallon seuraavallekin kiertämään ja sain kuitenkin kovan ponnistelun tuloksena varsinkin kun pystyin todistamaan että kanadassa on esimerkiksi tämmöinen täydellinen nollatoleranssiohjelma olemassa ja siellä ei ole rakenteissa kiusaamista eikä ole tätä päivittäistä kiusaamisen kokemusta josta lapset raportoisivat

kouluyhteisöltä paljon enemmän mitä me olemme edes kouluyhteisöltä edellyttäneet siksi minä tervehdin ilolla kaikkia näitä aloitteita siinä missä lauslahden niin myös muiden edustajien tekemiä aloitteita ja totean että itse laitoin tällaisen isomman työryhmän istumaan koska huomasin etten yksittäisenä ministerinä tätä ongelmaa pysty tästä vaan ratkaisemaan meillä oli iso työryhmä joka erityisen tuen tarvetta ja tukea mietti siitä näkökulmasta että mitä tekisimme paremmin

rouva puhemies hienoa että me täällä nyt keskustelemme koulukiusaamisesta ja tämä on asia joka varmasti meillä täytyy ottaa vakavasti vaikka meillähän on suomessa monenlaista mallia jo millä tätä asiaa on viety eteenpäin täytyy muistaa aina että sen työn täytyy olla suunnitelmallista mitä siellä kouluissa tehdään pelkästään rekisteröityminen jonkin mallin käyttöön ei riitä vaan suunnitelmallisuus ja koko työyhteisön aikuisten sitouttaminen tähän kiusaamisen vastustamiseen vastustamiseen on ehdottomasti tärkeää kouluun siirtyy myös paljon vapaa ajalla tapahtuneita asioita eli ne vaikuttavat koulutyöhön harrastuksissa tapahtunut kiusaaminen siirtyy ja näkyy ja kyllä meillä pitää olla kouluissa mahdollisuus sitten ottaa näitä näitä myöskin käsittelyyn on surullista että on tässä vuosien varrella tullut näitä tilanteita että kouluväeltä on tavallaan kädet sidottu että näitä asioita voitaisiin hoitaa kiusaaminen loppuu ja sen loppuminen tulee mahdolliseksi kun yhteinen vastuu tästä asiasta laajenee